Eri jäsenvaltioissa meillä on varsin erilaiset tavat huolehtia itsenäisistä ammatinharjoittajista ja heidän sosiaaliturvastaan, erityisesti työttömyys ja eläketurvasta.

Koska kyseessä on varsin epäyhtenäinen ryhmä, niin sosiaalisen suojelun politiikan soveltaminen on vaikeaa.

Sosiaaliturvan yhteensovittamisesta aiheutuu välillä myös sellaisia ongelmia, että itsenäinen yrittäjä saattaa saada rajan takaa toisesta jäsenvaltiosta työttömyysturvan, ja tämän kääntöpuoli on se, että oma jäsenvaltio ei välttämättä lähde kehittämään sosiaalisen suojelun ohjelmaa, koska tietää, että rajan toiselta puolelta saattaa olla saatavissa työttömyysturvaa myös yrittäjälle.